Arvoisa puhemies ja korkea edustaja, Euroopan unionin ulkopoliittinen uskottavuus mitataan siinä kuinka se pitää kiinni perusarvoistaan, joita ovat ihmisoikeudet, demokratia, laillisuusperiaate ja uskonnonvapaus.

Euroopan kirkkojen konferenssi peräänkuuluttaa dialogia Euroopassa kristittyjen ja muslimien välillä. Euroopan uskontodialogia, sivistynyt uskontotraditio ja uskontokasvatuksen traditio ovat myös voimavara, jota voidaan käyttää eurooppalaisessa politiikassa.

me emme saa antaa terroristien käyttää uskontoa barbaarisen politiikan välineenä.